Arvoisa puhemies, tämä aihe on todellakin hyvin tärkeä ja vakava ja kuulun itse päätöslauselman allekirjoittajiin. Seksuaalivähemmistöjä kohtaan osoitettu väkivalta ja syrjiminen ovat ongelma kaikkialla maailmassa. Afrikassa tilanne kuitenkin näyttää huonontuvan joka päivä. Homoseksuaalisuudesta tuomitaan kuolemaan Mauritaniassa, Sudanissa sekä osissa Somaliaa ja Nigeriaa.

Olen erityisen huolissani Etelä Afrikassa tunnetuksi tulleesta käytännöstä, jossa lesboja sekä transnaisia raiskataan heidän seksuaalisen suuntautumisensa korjaamiseksi. Esimerkki tästä on naisjalkapalloilija Eudy Simelanen tapaus vuodelta 2009. Kaikilla mailla on velvollisuus estää väkivaltaa ja leimautumista yhteiskunnassa seksuaaliseen suuntautumiseen perustuen. Kaikilla ihmisillä on oikeus nauttia yhteiskunnan suojelua seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Hyviä uutisiakin on ilokseni jotkut Afrikan maat ovat jo ilmoittaneet vastustavansa homoseksuaalisuuden kriminalisointia.